Kansainvälinen yhteisö on kykenemätön ja ennen kaikkea myös haluton puuttumaan itsenäisen valtion itsemääräämisoikeuteen. Suojeluvastuuperiaatteessa eli R2P periaatteessa ei valitettavasti ole edistytty.